lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies pysäköintivirhemaksun suuruus on nykylain mukaan kaksikymmentä euroa lisäksi sisäasiainministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa jos liikennetiheys paikoitustilojen niukkuus pysäköintivirheiden määrä liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuusikymmentä euroa kuitenkin virheen laadusta riippumaton virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein vaaratilanteen muulle liikenteelle esimerkiksi suojatien eteen pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteen jossa suojatietä ylittävä jalankulkija ei pysäköidyn auton vuoksi näe tulevaa liikennettä eivätkä autoilijat näe jalankulkijaa tilanne on vaarallinen erityisesti lapsille lain mukaan auton täytyy olla vähintään viiden metrin päässä suojatiestä mutta moni autoilija pysäköi suojatien eteen tästä huolimatta liikenteen vaarantumisen aiheuttamasta pysäköinnistä tulisi voida määrätä korotettu sakko

taso näkyy tietoisena väärinpysäköintinä mikä ei ole pysäköintivirhemaksujärjestelmän tavoitteiden mukaista arvoisa puhemies kaikessa yksinkertaisuudessaan jos pysäköit

pysäköit niin

rouva puhemies on mukava olla vihreän edustajan edustaja vartian kanssa samaa mieltä on varsin perusteltua että tällaisissa paikoissa missä auton väärä pysäköinti aiheuttaa selkeän vaaran taikka uhkatilanteen taikka

eivät pääse tarvittaessa esimerkiksi oven läheisyyteen taikka hoitamaan vaikkapa tulipalotehtävää olisi mahdollisuus korotettuun pysäköintivirhemaksuun pidän myönteisenä myös sitä että yksityisten parkkifirmojen taikka sakottajien mahdollisuus on on nykyään jälleen voimassa pitää olla keinot puuttua myös talojen pihoissa oleviin parkkeerauksiin ja niissä nämä yksityiset toimijat ovat varmasti tehokkain keino arvoisa puhemies yksi asia

kun meillä maaseudulla on pysäköintikieltoalueita ja jos käytössä

poliisi ei näihin puutu käytännössä lainkaan tämä täytyisi saada kyllä toimimaan niin että pysäköintikieltomerkillä olisi täysi vaikutus myös niillä alueilla missä ei erikseen arvoisa puhemies aivan lopuksi mielestäni myös edustaja guzeninan aikanaan tekemä aloite siitä että kotipalvelut ja kotisairaanhoidot ja nämä taas saisivat toisinpäin joustoa näissä lyhytaikaisissa pysäköinneissä olisi olisi aiheellinen ja se ansaitsisi kyllä etenemisen niin että voitaisiin tällaisia nopeita piipahduksia esimerkiksi sairaiden taikka ikäihmisten luona tehdä ilman että se auto täytyy jättää kovin mahdottomien teiden päähän

puhemies mielestäni edustaja vartian lakialoite on varsin kannatettava on on hyvin ihmisten oikeudentajun mukaista se että jos pysäköintivirhe aiheuttaa enempi vaaraa niin silloin se virhemaksukin olisi korkeampi ja aivan kuten aloitteessa todetaan liian alhainen maksu maksu voi johtaa siihen että että ei juurikaan välitetä siitä vaan pysäköidään pysäköidään miten sattuu ja kuitenkin nimenomaan ne vaarallisen pysäköinnin paikat ovat sellaisia mistä mistä voi aiheutua suuria ongelmia on huono jos jos ajatus ihmisillä on pieniä että mieluummin maksan sen kuin mietin mihin pysäköin toivon että tämä lakialoite etenee todellakin uskon että suomalaiset hyvin laajasti ymmärtävät sen että vaarallisista pysäköinneistä on aivan kohtuullista olla korkeampi maksu kuin kuin vain tämmöisestä pysäköinnistä joka sinänsä toki on on lainvastainen mutta siitä ei aiheudu niin paljon vaaraa kuin toisista

puhemies minun mielestäni tässä pysäköintisysteemissä meillä suomessa on tällä hetkellä jo nyt viidakon lait ja laki lonkalla meillä on niin paljon yksityisiä pysäköinninvalvojia ja niitä käytetään erittäin paljon esimerkiksi juuri vuokra asuntoalueilla missä on vähän pysäköintitilaa siellä käy jopa niin että kun sinne muutetaan ja muuttoauto ajetaan oven eteen niin tulee pysäköintivirhemaksu koska ei sinne saa pysäköidä tämä on minusta täysin käsittämätöntä siis jonkinlainen talonpoikaisjärki pitäisi olla tässä käytössä sinänsä jos pysäköidään vaarallisiin paikkoihin ok että siitä myöskin rangaistaan mutta se mitä tässä lakiesityksessäkin todella todettiin että alhaisin maksu on kaksikymmentä euroa tuo kaksikymmentä euroa taitaa olla semmoinen kauas jäänyt kaunis kirjaus sinne eli taitavat olla vähintään sen kuusikymmentä euroa ja jopa sen ylikin silloin kun yksityiset laskuttavat ainakin meillä oli jopa yli sen toki niitä sitten oikaistiin jonkin verran mutta semmoinen jonkinnäköinen järki pitäisi saada siihen mitä väärin pysäköiminen maksaa juuri niin onko kysymyksessä vaaran aiheuttaminen onko kysymyksessä se että pysäköintiaika ylittyy minuutilla tai kahdella tai viidellä minuutilla kuinka nyt tahansa että mikä on se kohtuus missäkin on muistettava että vaikka kansanedustajalle esimerkiksi kuudenkymmenen euron pysäköintivirhemaksu ei ole paljon niin työttömälle joka myöskin saattaa sen saada ja saakin silloin kun pysäköi väärin se on hirveän iso määrä eli näitä pitäisi kyllä vähän kohtuuntaa minun mielestäni olisi paljon parempi että meillä näistä virhemaksuista siirryttäisiin ylipäätäänkin

ansiotuloista laskettaviin sanktioihin silloin ne olisivat kaikille samanlaisia jos sanktio on neljäkymmentä prosenttia tuloista niin se on kaikille se neljäkymmentä prosenttia tuloista jos se kymmenen prosenttia niin se on silloin kaikille kymmenen prosenttia se on tasapuolista ei suinkaan se että se on tasasuuruinen se ei ole tasapuolista

arvoisa puhemies niin kuin tässä keskustelussa on tullut esiin lainsäädäntö tosiaan antaa

ala ja enimmäisrajan enimmäisraja on kuusikymmentä euroa ja alaraja kaksikymmentä euroa mutta muuten pysäköintivirhemaksu on kuntakohtainen kunnat kunnat pystyvät myöskin määräämään sen minkä verran sitä otetaan tässä lakialoitteessa on hyvää se että siinä nimenomaan kerrotaan tästä vaaratilanteesta ja esitetään siihen kaksinkertaistusta silloin se ei olisi tavallaan minkään euron summainen vaan se summaan mitä on sillä hetkellä siinä tilanteessa käytössä on totta että virheellinen pysäköinti saattaa aiheuttaa vaaratilanteita sen kaltaisia vaaratilanteita jotka ovat melkein rinnastettavissa siihen että ajaa liikenteessä ylinopeutta tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai muuten vaarantaa liikennettä ja jos ajatellaan niitä tilanteita liikenteessä niin me olemme lakivaliokunnan kanssa kuulemisissa viimeisinä vuosina näihin paneutuneet ja ja niissä kuitenkin euromäärät ovat huomattavasti suurempia kuin kaksikymmentä euroa tai kuusikymmentä euroa niin että siinä mielessä tämä lakialoite on ihan kannatettava henkilökohtaisesti tietenkin harmittaa että että tähän olisi ollut mahdollisuus saada enemmänkin allekirjoituksia jos olisi ollut laajemmin tiedossa se että tätä aloitetta on tehty mutta yleisesti ottaen aloite on varsin kannatettava

aloite on hyvä ja siinä mielessä hyvä että se herättää keskustelua tästä vaarallisesta pysäköinnistä täytyy sanoa että kun liikenteessä paljon itsekin kuljen niin olen hieman huolissani siitä onko välinpitämättömyys lisääntynyt vai onko toisaalta myöskin tässä pysäköinnin ohjeistuksessa sen selkeyttämisessä tarpeita tarpeita viime aikoina olen huomannut että tämmöinen rinnakkaispysäköinti on lisääntynyt erityisesti täällä pääkaupungissa ja siitä olen todella huolissani että se aiheuttaa monesti tilanteita joissa pienet kadut tukkiutuvat ehkä se on tämmöinen keskieurooppalainen ilmiö että pistetään vilkut päälle ja lähdetään asioille mutta se ei ole suomen

pysäköinninvalvontaa olisi syytä edelleen lisätä uskon että se tuottaa kyllä takaisin siihen panostetut resurssit mutta aloite itsessään on hyvä keskustelunavaus

arvoisa rouva puhemies sikäli mielenkiintoinen lakialoite että on hyvä tarkastella myös pysäköintiä ja siihen liittyviä kysymyksiä lainsäätäjän ja lainsäädännön näkövinkkelistä kyllähän käytännössä tietyntyyppistä röyhkeyttä piittaamattomuutta ilmenee pysäköinnissä ja jos maksu on tai ainakin tuntuu jostakin pieneltä niin sillä ei sitten ole juuri merkitystä kuitenkin on syytä lähteä myös pysäköintivirhemaksutkaan saa olla mitään kuntien rahastusautomaatteja valvontaan menee myös varsin paljon rahaa joten on vaikea sanoa kuinka paljon se sitten nettona kunnille käytännössä tuottaa mutta tulee mieleen että kun teknologia kulkee eteenpäin niin varmaan pysäköijienkin ja autolla liikkuvien kannalta on eduksi se että päästään järjestelmiin joissa se pysäköintiaika ei olekaan joko etukäteen maksettu tai tai perustu johonkin tarkkaan aikaan vaan pysäköijä maksaa siitä ajasta minkä pysäköi se on silloin reilua silloin ei myöskään tule niitä pahimmillaan muutaman minuutin takia sattuvia virhemaksuja tältä osin kyllä teknologia tulee meitä auttamaan ja tätä pitää viedä kaiken kaikkiaan eteenpäin eräs ongelma mikä tähän liittyy myös on nämä diplomaattikilvillä varustetut autot en ole ihan varma kuinka paljon lähetystöiltä pystytään perimään pysäköintivirhemaksuja mutta tavallaan antaa kyllä väärän kuvan aina tietyn valtion tai joidenkin valtioiden toiminnasta ja heidän edustajiensa toiminnasta jos jos tällaista ilmenee minä en tiedä mikä mikä hymiömerkki siinä olisi sitten paikallaan ehkäpä ne suupielet alaspäin näihin näihin autoihin tai jotakin muuta vastaavaa ryhtymättä nyt mihinkään kansalaistoimintaan asian tiimoilta mutta kyllä minusta diplomaattienkin pitää noudattaa lainsäädäntöä yksi pieni ongelma vielä joka meillä meillä näissä pysäköintiasioissa on jakeluautot jotka joutuvat pysäköimään monesti sellaisiin paikkoihin joissa se tavallaan ei olisi kunnolla edes sallittuakaan näihin pitäisi löytää kyllä vastauksia mitenkä sitten saadaan mansikat ja muut tuotteet vietyä aina aina turvallisesti ja hyvin perille
arvoisa rouva puhemies on hyvä että hallitus on tässä pysäköintiasiassakin myös turhaa byrokratiaa purkanut meillähän oli äärimmäisen tarkkaan säänneltyä jopa tekstikoosta ja väristä ja muodosta lähtien kaikki parkkikiekoissa on hyvä että liikenneministeri berner on ollut näissä aktiivinen ja tuonut maalaisjärkeä näihin välillä tuntuu siltä että näissä mennään ei ei maalaisjärki edellä vaan vaan pilkku edellä ja on hyvä että niitä on muutettu hyvä että nyt tämä aloite jossa esitetään korotusta nimenomaan näihin vaarallisiin pysäköinteihin taikka vaaraa aiheuttaviin pysäköinteihin tulee liikennevaliokunnan käsittelyyn toivon että tämä aloite siellä siellä saa myönteistä selvittelyä ja toivoisin että tämä edustaja guzeninan

puhemies tosiaan pysäköintivirhemaksuilla on merkityksensä järjestelmä on on luotu tarpeeseen eli ei autoilijoiden kiusaksi kuten se ymmärrettävästi pvmn saaneista usein tuntuu ja kuten tuossa aiemmin edustaja tolppanenkin toi esiin niin niin kyllä se todella kirpaisee varsinkin pienituloisten taloudessa mutta todellakin hälytysajoneuvoille kuin myös erilaisille huoltoajoneuvoille on oltava tilaa kulkea eikä pysäköinti saa aiheuttaa vaaraa esimerkiksi jalankulkijoille varsinkaan suojateiden läheisyydessä mutta haluan vielä korostaa edustaja kulmala aiemmin toikin esiin sitä että olennaista on todellakin tämä kiinnijäämisriski siinä me tarvitsemme pysäköinninvalvojia riittävästi eli se takaa sen lakien noudattamisen ei niinkään se rangaistuksien koventaminen kiitän kuitenkin edustaja vartiaa lakialoitteesta

arvoisa puhemies haluan lausua kiitokseni täällä pidetyistä puheenvuoroista se mistä tässä on kyse on se että suojatien eteen pysäköity auto on pahimmillaan äärimmäisen vaarallinen jokainen sen meistä tietää jos ajatellaan lasta joka ylittää katua hän ei välttämättä osaa enää kadulle astuttuaan pysähtyä auton jälkeen katsomaan että tuleeko sieltä auto tämä on se mihin tässä pyritään puuttumaan tehdään erityisesti lapsille mutta myös kaikille muillekin liikenteessä liikkumisesta turvallisempaa ja sitten tässä tietysti huomioidaan myös pelastustiet koska istun oppositiossa esitän kainon toiveen että viette asiaa eteenpäin olisi hienoa jos tähän saataisiin